Ensimmäinen niistä tietenkin on se, että meidän on kasvatettava Euroopan tutkimus ja kehitysmäärärahoja kaikkien jäsenvaltioiden tasolla. Mutta myös Horisontti ohjelman kasvattaminen 50 prosentilla 120 miljardiin euroon on liikennevaliokunnalle tärkeä prioriteetti jotta teollisuutemme säilyy kilpailukykyisenä tulevaisuudessa ja jotta pystymme vastaamaan suuriin globaaleihin haasteisiin, on investoitava enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Toiseksi liikennevaliokunta kannattaa erittäin voimakkaasti ilmastotavoitteiden painottamista tulevassa tutkimusohjelmassa. Liikenteen näkökulmasta nimenomaan hiilestä irtautuminen ja toisaalta digitalisaatio ovat ne avainalueet, joihin täytyy investoida Euroopan tutkimuksessa. Kolmanneksi pidämme erittäin hyvänä ratkaisuna sitä, että liikenteelle ei kuitenkaan tehty erillistä omaa klusteria, vaan yritämme toimia mahdollisimman poikkihallinnollisesti ja hyödyntää sekä energia ilmasto liikenne että toisaalta digitalisaation ja teollisuuden määrärahoja. On tärkeää, että perustutkimus ja innovaatio ovat tässä hyvässä tasapainossa myös tulevaisuudessa.